Arvoisa puhemies, äänestin mietintöä vastaan, koska nykyinen sopimus rikkoo kansainvälistä oikeutta, sahrawi kansan ihmisoikeuksia sekä kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä.

Myös Euroopan parlamentti on vastuussa perusperiaatteiden turvaamisesta.

Toivon, että komissio laatii taloudellisesti tehokkaamman sopimuksen, jossa huomioidaan sekä ekologiset näkökohdat että Länsi Saharan sahrawi väestön oikeudet.